Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, sillä diabetes aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös todella merkittäviä kansantaloudellisia kustannuksia, koska diabeetikkojen määrä kasvaa yhä hälyttävästi Euroopassa. Toisen tyypin diabetes on elämäntapasairaus ja sen ehkäisemiseksi kansalaisille on tarjottava muun muassa riittävää ja ymmärrettävää tietoa elintarvikkeista, jotka ovat hyväksi terveydelle. Elintarvikepakkauksien merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia, vaan kuluttajien pitää voida itse tehdä

Sairastumista diabetekseen voidaan ehkäistä oikeilla ruokavalinnoilla ja liikunnalla. Terveys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko ihmisen elämään, ja täten onkin tärkeää tukea kaikin mahdollisin keinoin diabeteksen ennaltaehkäisyä.